Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tähän neuvottelutulokseen erityisesti siitä syystä, että mielestäni ihmisoikeusnäkökulma on täysin otettu huomioon tässä sopimuksessa, joka on syntynyt toimielinten kesken. Haluan myös kannustaa korkeaa edustajaa toimimaan tämän sopimuksen hengessä tehokkaasti.

Meidän on huolehdittava siitä, että tämä osasto on mahdollisimman korkealla tasolla, jotta se todellakin voi vaikuttaa kaikkiin ulkosuhteisiin.

Nyt on huolehdittava myös siitä, että parlamentin ja ulkosuhdehallinnon ja korkean edustajan kesken syntyy uusi toimintatapa, joka vastaa Lissabonin sopimuksen henkeä, mikä tarkoittaa sitä, että me haluamme tehdä entistä yhdenmukaisempaa ja voimakkaampaa ulkopolitiikkaa maailmassa.